Tämä konferenssi oli tarkoitus järjestää Suomessa viime joulukuussa. Sen peruuttaminen pysyvästi olisi todella vakava takaisku kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle.

On tärkeää, että parlamentti ja Euroopan unioni puhuvat tässä nyt yhdellä äänellä. Ensisijaisena tavoitteena on tietysti estää uusia valtioita saamasta ydinaseita, mutta samalla myös asevarastojen pienentäminen tulee jatkua. Tavoitteena tietysti tulee olla ydinaseeton maailma.